Arvoisa puhemies, kun harvalukuiset tutkijat ja kansalaisaktivistit pitivät ääntä veroparatiiseista, laittomasta veronkierrosta ja laillisesta mutta kyseenalaisesta veronvälttelystä kymmenisen vuotta sitten, se leimattiin suoraan haihatteluksi.

Olemme PANA ja TAXE valiokunnissa tentanneet lukuisia valtiovarainministereitä, muita poliitikkoja sekä kansainvälisten järjestöjen ja yritysten edustajia, mukaan lukien myös Malta. Tapahtunut kehitys on esimerkki siitä, että maailmaa voidaan muuttaa, kun saadaan mukaan oikeat ihmiset, riittävät resurssit ja vahva tahto muutokseen. Tätä työtä täytyy tukea myös tulevaisuudessa kaikilla tasoilla. Toivon, että käynnistettyjä hankkeita pystytään seuraamaan ja arvioimaan. Tässä myös median, tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen työllä on erittäin suuri arvo.